ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö yksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmas kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

esitän että seitsemäs pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa yksi

arvoisa rouva puhemies kannatan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi toinen kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että tämän lain johtolause saa sen muodon kuin on vastalauseessa mikä tarkoittaa että seitsemäskymmenestoinen a pykälä

edustaja hassin ehdotusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kolme yleiskeskustelu asiasta päättyi toinen kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies esitän että sadasseitsemäskymmenesensimmäinen pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa yksi on esitetty

puhemies esitän että sadasseitsemäskymmenesensimmäinen pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on on ulkoasiainvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

odotamme hetkisen että sali vähän rauhoittuu

arvoisa puhemies

käsittelyssä diplomaatteja koskeva lakiesitys mukavaa että aihe kiinnostaa edustajat

siirtykää ripeästi käymään keskusteluja salin ulkopuolelle niin päästään päiväjärjestyksen asioissa eteenpäin
tästä voi kertoa että ulkoasiainvaliokunnassa tämä aihe ei myöskään kovin suuria intohimoja herättänyt tässä on kysymys aika teknisestä lakimuutoksesta jossa mahdollistetaan työnteko lähinnä diplomaattien puolisoille ja perheenjäsenille ja joka koskettaa aika pientä joukkoa ihmisiä näitä vastaavia sopimuksia on tehty aika monen muunkin maan kanssa ja nyt on kysymys argentiinasta ja vietnamista toivottavasti myös täysistunnossa tämän asian käsittely sujuu jouhevasti ja siltä vähän